Arvoisa puhemies, minusta on erikoista, että täällä on puhuttu näkyvyydestä ja epäilty Yhdysvaltojen motiiveja, koska juuri nyt tarvitaan auttamista. Erityisesti minusta on traagista se, että tälläkin hetkellä raunioissa on ihmisiä, jotka voitaisiin vielä pelastaa. Kaikki, mikä voidaan tehdä sen eteen, pitää tehdä. Kun Euroopan unionin ulko ja turvallisuuspolitiikkaan, mukaan lukien puolustuspolitiikka, aikoinaan perustettiin kriisinhallintajoukot, minulle ainakin Suomessa perusteltiin, että kriisinhallintajoukot ovat myös luonnonkatastrofeja varten, että kriisinhallintajoukot voisivat auttaa silloin kun maailmalla ja tietenkin myös Euroopassa on

Nyt kuitenkin kriisinhallintajoukot ovat itse asiassa mitään tekemättöminä eri puolilla Eurooppaa.

Mikä on esteenä sille, ettei tällaisia kriisinhallintajoukkoja, jos apua pyydetään, voitaisi käyttää näihin kriiseihin?